Arvoisa puhemies, olemme käsitelleet täällä ihmisoikeuskeskusteluissa Nigeriaa useamman kerran. Erityisesti islamilaisen Boko Haram terroristiryhmän hyökkäyksiä kristittyjen kyliin ja kirkkoihin ja raakoja surmia.

Hallitus on hankalassa tilanteessa taistelussa terroristeja vastaan, mutta tietenkään se ei oikeuta suhteettomaan voimankäyttöön eikä myöskään ihmisoikeuksien polkemiseen. Amnesty International on vedonnut Nigerian viranomaisiin keskeyttääkseen kuolemantuomioiden toimeenpanon. Neljän vangin hirttäminen kesäkuun lopulla katkaisi vuodesta 2006 voimassa olleen moratorion. Nigeriassa tarvitaan uudistuksia muun muassa tulonjaossa. Maa on yksi maailman suurimpia öljyntuottajia, mutta suurin osa tavallisesta kansasta elää köyhyydessä. EUn kehitysavulla on pyrittävä ohjaamaan maata kohti uudistuksia.